ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi

yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen pykäläehdotuksen

kannatan edustaja elorannan tekemää esitystä

arvoisa puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen pykälämuutosehdotuksen

kannatan edustaja anderssonin esitystä

arvoisa puhemies kannatan edustaja toivolan esitystä

kannatan elorannan esitystä

arvoisa puhemies kannatan edustaja savion esitystä

elorannan ja sami savion ehdotukset ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

teen vastalauseen neljän mukaisen muutosehdotuksen arvoisa puhemies kannatan edustaja savion esitystä
arvoisa puhemies teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen
kannatan edustaja anderssonin esitystä

tarkoitus oli äänestää ei

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies kannatan edustaja ihalaisen esitystä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pilvi torsti li anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset yksi kaksi ja viiden lausumaehdotuksen li andersson pilvi torstin kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kolme ja neljän lausumaehdotuksen ja ritva elomaa sami savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jari myllykoski matti semin kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta jotka on monistettuna jaettu edustajille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön seitsemän pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on paavo arhinmäki li anderssonin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen

kannanoton kannanoton

toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista juhannusta